Arvoisa puhemies, eläinten hyvinvointi on tärkeä asia, koska se kertoo meidän ihmisten arvoista.

Mietintö kehottaa komissiota harkitsemaan myös kahdeksan tunnin aikarajaa teuraseläinten kuljetukselle. Tämä on hyvä asia, mutta edellyttää poikkeuksien myöntämistä harvan tieverkon ja pitkien etäisyyksien suhteen, kuten esittämässäni ja hyväksytyssä tarkistuksessa todetaan. Erityisen tärkeä mietinnön tavoitteista on pyrkimys kannustaa paikallisten teurastamojen toimintaa, jotta jatkossa liikkuisi enemmän liha ja vähemmän eläimet.